Meidän täytyisi sen sijaan miettiä työmme tehostamista ja parantamista. Toiseksi tämä on suurten jäsenvaltioiden vallankaappaus. Kolmanneksi ovat käytännön ongelmat. Oleellinen osa parlamentaarikon työtä on pitää yhteyttä kansalaisiin. Ilmeisesti näiden 25 uuden parlamentin jäsenen ei ole tarkoituskaan pitää yhteyttä kansalaisiin ja valitsijoihin, koska se on käytännössä mahdotonta.

Haluaisin vielä todeta, että kyllä euroasioita voidaan käsitellä vaaleissa muutenkin, ja haluan muistuttaa, että Suomen viime eduskuntavaaleissa, siis kansallisissa vaaleissa, ei puhuttu mistään muusta kuin eurooppalaisista asioista. Kansalliset asiat olivat täysin sivussa.